Taajuudet ovat rajallinen ja kovin kysytty luonnonvara, joita tarvitaan lukuisilla sektoreilla sekä yhä kasvavassa määrin nimenomaan digitaaliseen teknologiaan ja nopeisiin laajakaistayhteyksiin. Vastasin itse sisämarkkinavaliokunnan puolella tämän ohjelman raameista ja olen hyvin iloinen siitä, että saimme pidettyä tekstin kunnianhimoisena ja tulevaisuuteen katsovana. Digitaalisen agendan haasteet nopeista ja syrjäseudutkin kattavista yhteyksistä, sekä halpenevat älypuhelimet ja niiden kasvava käyttö, tarvitsevat toteutuakseen ja toimiakseen lisää taajuuksia. Huomenna äänestettävä politiikkaohjelma painottaa, että kaikissa EU maissa 800 MHzn taajuuskaista on annettava mobiilipalveluiden käyttöön tammikuusta 2013 alkaen. Tämä aikaraja oli suuri saavutus, sillä tietyt maat halusivat viivyttää prosessia usealla vuodella.